ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässähän on kysymys eräiden alusten ja satamien turvatoimista nämä asiat ovat tietenkin aina hyvin tärkeitä ja ymmärrän tässä tilanteessa että varmasti tämänsuuntaista kehitystä on mutta kaiken kaikkiaan tämä herättää kyllä kysymyksen yleisestä turvallisuudesta tänä päivänä suomessa me tiedämme että meillä on lukuisia haasteita yksi asia mistä tässäkin salissa on hyvin paljon kannettu huolta on esimerkiksi se miten poliisien määrä kehittyy

talouskehyksessä esitetyt poliisien toimintamäärärahat eivät riitä alkuunkaan niihin tavoitteisiin poliisimiesten lukumäärässä mihin hallitus sanoo tekstissä pyrkivänsä eli tilannehan on se että hallitus tavoittelee noin seitsemäntuhannen poliisimiehen lukumäärää tulevina vuosina ja käytännössä ihan oikeasti ne rahat mitä tähän on varattu tulevat asiantuntijoiden mukaan riittämään noin poliisimiehen määrään tämä on erittäin huolestuttavaa tästä muun muassa koko valtiovarainvaliokunta omassa lausunnossaan sisäisen turvallisuuden selonteosta kantoi isoa huolta ja totesi että jo nyt suomessa poliisimiesten määrä suhteessa asukaslukuun on euroopan unionin pienin ja arvoisat hallituspuolueet jos joku kuuntelisi niin voisin todeta että muissa pohjoismaissa sen sen sijaan poliisien määrää lisätään sosiaalidemokraatit eivät hyväksy tätä kehityssuuntaa meidän tavoitteenamme on se seitsemäntuhannenkahdensadan poliisimiehen määrä arvoisa puhemies tämä on iso huoli kuten sanoin ja valitettavasti nyt näyttää vähän siltä eikö näytäkin että että tämän hallituksen aikana poliisien määrä laskee kuin lehmän häntä ja se ei tietenkään ole hyvä tämä ei nyt näytä miltään pystykorvan hännältä arvoisat hallituspuolueet vaan tämä laskee kuin lehmän häntä ja samaan aikaan

arvoisa rouva puhemies nythän käsitellään hallituksen esitystä alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimia ja turvatoimien valvontaa käsitteleväksi laiksi ja tämän lain käsittelyyn ei nyt kyllä poliisien määrä millään lailla liity on tietysti hyvä että siitä kannetaan kannetaan huolta alukset ja meriliikennehän ovat kaupallista toimintaa ja on luonnollista että niiden turvallisuuteen liittyviä asioita sitten hoidetaan myös näiden kaupallisten toimijoiden taholta taholta ja käytetään niitä turvapalveluita joita on on saatavissa ja jotka ovat välttämättömiä matkustajien ja liikenteen turvaamiseksi

arvoisa rouva puhemies minäkin yhdyn näihin huoliin mitä täällä edustaja viitanen hyvin nosti esille vaikka tässä nyt todettiin että tämä ei tähän liity kyllä joissa poliisien työtehtäviä käsitellään pitää myös rohjeta puhua siitä millä resursseilla niitä työtehtäviä tehdään ja me kaikki tiedämme olen poliisiasiain neuvottelukunnan varajäsen saan sen materiaalin sieltä käyn sitä läpi ja löydän nämä sieltä selkeästi nämä huolet jotka poliisit itse esittävät eli kyllä on tämä kysymys siitä miten hallitus aikoo hoitaa että nämä määrärahat kasvavat jatkossakin jotta se minimi seitsemäntuhattakaksisataa viiva seitsemäntuhattaviisisataa poliisia olisi käytettävissä

arvoisa puhemies turvallisuus on laaja käsite se lähtee siitä että kansakunta pysyy eheänä se lähtee siitä että ulkomaankauppa turvataan niin kuin tässä tapauksessa käsitellään tätä tarpeellista lakiesitystä siitä miten satamissa nämä turvatoimet voidaan turvata mutta kyllä sitten pohjana on se että meillä on riittävät viranomaisresurssit kun tässä kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja on jokinen joka itsekin taitaa olla poliisitaustainen kansanedustaja kun ensimmäistä kertaa taitaa olla näin tilanne että kokoomusta johdetaan voi sanoa entisin poliisivoimin ja kun kokoomuksella on poliisiministeri niin ymmärrän että siellä ei ole halua keskustella tästä poliisien määrästä mutta totuus on se että itse tapasin tässä muutama viikko sitten esimerkiksi oman alueeni poliisipäällikön ja hän toi kyllä sen viestin että nyt ollaan menossa resursseissa niille tasoille voidaan kyseenalaistaa se pystyykö poliisi suoriutumaan niistä tehtävistä joita sille on annettu erityinen kysymys on sitten perussuomalaiset nimittäin kun tästä poliisien määrästä on puhuttu niin viime vaalikaudella perussuomalaiset olivat sitä mieltä että mikäli poliisien määrä laskee edes lähelle seitsemäätuhatta niin se on aihe jonka vuoksi hallitus pitäisi kaataa siis perussuomalaiset ovat sitä mieltä että jos poliisien määrä laskee edes lähelle seitsemäätuhatta niin hallitus pitäisi kaataa nyt ollaan tilanteessa jossa ollaan menossa reilusti alle seitsemäntuhannen kysyn poliisitaustaisilta kansanedustajilta perussuomalaisista onko nyt tilanne se että pitää hallitus kaataa koska nyt ollaan menossa alle kaikkien niiden rajojen joita voidaan pitää hyväksyttävinä vai oletteko te tässäkin asiassa syöneet vaalilupauksenne kuten söitte muun muassa kreikan tukemisessa

arvoisa rouva puhemies on erinomaisen hyvä asia että puheenvuoroissa kiinnitetään huomiota poliisien määrään ja siihen että poliisien määrä vähenee ja ja kaikki kantavat huolta siitä että yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävän poliisin määrä ei saa

minä yhdyn näihin huoliin erityisesti tässä tilanteessa kun meille mitä ilmeisimmin jää maahan henkilöitä joilla ei ole maassa olemisen oikeutta nyt puhutaan satamien ja alusten asioista mutta siitä huolimatta uskon että yleiseen turvallisuuteen kytkeytyvät myöskin nämä luvatta en puhu paperittomista henkilöistä maassa olevat henkilöt ja kun näiden määrä lisääntyy niin pidän kyllä erittäin tärkeänä sitä että samalla tavalla näitten määrän lisääntymisen kanssa poliisin resursseja täytyy turvata jotta kyetään kaikille kansalaisille takaamaan turvallisuuspalvelut esimerkiksi tämä surullisen kuuluisa leiriytyminen tuossa rautatientorilla on herättänyt huolta monissa kansalaisissa ja poliisin täytyy myöskin siltä osin turvata kaikkien kansalaisten koskemattomuus ja vapaa kulku listalle

tämä lakiesityshän jota nyt käsitellään liittyy siihen että meillä vuoden alusta tuli voimaan yksityistä turvallisuusalaa koskeva kokonaisuudistus ja tämä järjestyksenvalvojia koskeva laki samassa yhteydessä kumottiin ja sitten tähän jäi tämmöinen tekninen puute alusturvallisuuden osalta näiden järjestyksenvalvojien kohdalla meillä tällä hetkellä voimassa olevassa laissa vain rajavartiomiehellä poliisimiehellä ja tullimiehellä on oikeus näitä turvatarkastuksia suorittaa ja on tarkoituksenmukaista todellakin että järjestyksenvalvojat edelleenkin voivat sitä tehtävää hoitaa mitä he ovat aiemminkin hoitaneet

kiitän siitä että ministeri risikko itse saapui tänne ja kysyisinkin millä tavalla nämä nämä huolet otetaan huomioon niin että meillä jatkossakin voidaan voidaan tämä turvallisuustaso taata

kyllähän se on helppo sanoa esimerkiksi perussuomalaisten toimesta että kyllä poliisien määrä pitää turvata mutta se fakta minkä esimerkiksi koko valtiovarainvaliokunta on yksimielisesti todennut on se että näillä resurssein tällä kehyskaudella poliisien määrä tulee tippumaan kuin lehmän häntä se tulee menemään sinne kuuden ja puolen tuhannen hujakoille samaan aikaan kun ikään kuin tavoitellaan seitsemäätuhatta ja kuten todettu niin sosiaalidemokraattien mielestähän se kipuraja menee siinä seitsemäntuhannenkahdensadan korvilla mennään ennätyksellisen alas ja minä nyt nyt haluaisin kyllä vastauksen tähän kysymykseen minkä edustaja lindtman aiemmin esitti kun viime kaudella perussuomalaiset olivat sitä mieltä että hallitus on kaadettava jos mennään tällaisiin lukemiin niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa kun tosiasiassa teot puhuvat nyt sitä

en oikein ymmärrä sitä miksi hallitus pitäisi nyt kaataa se ei varmastikaan edesauttaisi meidän taloudellista tilannettamme eikä varsinkaan poliisien resursseja yhdessä yhteydessä puhuttiin siitä että poliiseja haettiin jopa eläkkeeltä töihin eli kysymys on myös siitä että poliiseja ei ole riittävästi koulutettu nythän näitä koulutuspaikkoja ymmärtääkseni on lisätty kysyisinkin ministeri risikolta kiitos että olette paikalla kun täällä sdp oli kovin huolissaan näistä määrärahoista ja esitti että ne eivät tule riittämään näihin tavoitteisiin kerrotteko miten hallitus on varautunut siihen että saamme riittävästi riittävästi poliiseja ja oliko näin että poliisien koulutuspaikkoja on lisätty

arvoisa puhemies minä olen ymmärtänyt että tämä sisäinen turvallisuus on niin tärkeä asia että kaikki sen jakavat tästä ovat kaikki puolueet samaa mieltä vapautan kyllä edustaja meren vastuusta mitä tapahtui viime kaudella mutta fakta on se että viime kaudella perussuomalaiset täällä olivat sitä mieltä että mikäli poliisien määrä ja tarkistin sen nyt menee alle räsäsen kaudella se oli syy jonka perussuomalaisten mielestä hallitus pitäisi kaataa nyt en tule mihinkään muuhun johtopäätökseen tuosta edustaja meren puheesta taitaa olla myös perussuomalaisten puheenjohtajaehdokas kuin että hän hyväksyy tilanteen jossa on alle seitsemäntuhatta poliisia että hyväksytään tilanne jossa pysyvästi poliisien määrä on alle seitsemäntuhatta tämä on yhteinen huoli ja tämä koulutus on tärkeä tässä tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja sen takia sosiaalidemokraatit ovat esittäneet useissa eri vaiheissa sekä koulutukseen että näihin määrärahoihin lisäystä tässä salissa toivoisin että tämä huoli olisi yhtä kova myös tällä vaalikaudella kuin silloin kun perussuomalaiset olivat oppositiossa ja

rouva puhemies olipa hyvä kun tulin paikalle nimittäin täällähän oli hyvä keskustelu poliiseista kannattaakin keskustella nimittäin viime syksynä kun tulin tähän tehtävään tuli sellainen tieto että määräaikaisia poliisihenkilöitä jouduttaisiin sanomaan irti vuodenvaihteessa kaksisataa no sitten lähdin neuvottelemaan siitä että me saisimme lisärahoitusta ja kyllä saimmekin näille kahdellesadalle henkilölle rahoituksen ja nyt on tarkoitus sitten viedä tämä pysyvänä myöskin sinne kehyksiin joka annettiin viime vuoden toukokuulla todettiin näin että poliisihenkilöiden määrän pitää pysyä vähintään seitsemänätuhantena ja tässä kerron teille että tällä hetkellä meillä poliisihenkilöiden määrä on noin seitsemäntuhattakaksisataa henkilökohtaisesti ja sisäministeriönä

tarvetta poliisihenkilöiden lisäämiseksi sen lisäksi meillä on terrorismin uhkaa enemmän enemmän kuin silloin kaksi vuotta sitten ja vaikka meillä varsinaisesti se uhkakuva ei ole vahvistunut esimerkiksi supon näkökulmasta meillä pitää kuitenkin ennalta estävään toimintaan olla sitä väkeä ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi tällä hetkellä me tarvitsemme poliisihenkilöitä tuolla rautatientorilla enemmän elikkä vastauksena teidän väittämäänne

täällä on kyllä varsinainen puhujalista ja varsinaisella listalla edustaja heinäluoma on nyt

eteenpäin arvoisa puhemies tämä oli valtaosin erittäin iloista kuultavaa mitä ministeri risikko tässä kertoi koska muutenhan meille syntyy tämä aito huoli että me joudumme tänne kaupalliselle puolelle siirtämään yhä enemmän turvallisuustoimenpiteitä vaikka tämä lakiesitys on perusteltu jään miettimään sitä että että kaikilla ei ole sitten rahaa ostaa näitä turvapalveluja kaikki eivät ole töissä ostoskeskuksissa ja päätä näiden palvelujen ostamisesta sen takia poliisien määrä on erittäin iso asia nyt ministeri risikon ilmoitus siitä että että hän kannattaa tätä hallituksen esittämää poliisien määrän vähentämislinjan tarkistusta on hyvä olen iloinen että hän sen tässä nyt eduskunnalle selkeästi kertoi tosiasiahan on että tämä määrärahan lisäys on väliaikainen eli jos sitä ei tule lisää ollaan tässä samassa tilanteessa sitten ensi syksynä uudelleen kun budjettia käsitellään toivon teille menestystä kehysriiheen tämän asian hoitamisessa ja toivon että hallitus nyt kaiken kaikkiaan sitten miettisi tätä omaa turvallisuuslinjaansa kun tuohon kehysriiheen tullaan jotta ei tulla tilanteeseen että kansalaisten perusluottamus turvallisuuteensa ja myös poliisin toimintaan ryhtyy laskemaan meillähän on ollut poliisi niiden instituutioiden joukossa jotka ovat nauttineet erittäin suurta luottamusta

olipa todella hyvä että ministeri risikko on paikalla ja oli todella hyvä että saimme häneltä erinomaisen vastauksen näihin huoliin jotka ovat aivan perusteltuja ja aina keskustelun arvoisia todellakin turvallisuusympäristö on muuttunut ja niin on muuttunut myös sisäisen turvallisuuden ympäristö

niin tässä laissa kuin muissakin laeissa ja hallituksen esityksissä jotka koskevat turvallisuutta ja poliisien tehtäviä voimavaroja kannattaa arvioida se mitkä ne vaikutukset ovat ja mihin suuntaan tilanne on kehittymässä ministeri nosti myös muutamalla lauseella tulevan alkoholilain kokonaisuudistuksen esille ja tiedustelen siitä miten te näette voidaanko niihin elementteihin mitä siihen lakiesitykseen on leivottu sisään tehdä vielä joitakin tarkennuksia koska palaute oli

prosenttisesti sellaista että tarkennuskohtia on ja poliisien tehtävät ja kustannukset tulevat nousemaan eli voisiko siltä osin hallitus joitain tarkennuksia mahdollisesti vielä tehdä asialle
hyvät edustajat tämä lähtee vähän kauemmas tuosta varsinaisesta aiheesta mutta jospa edustaja tolvanen yrittää palata
arvoisa puhemies tosiaan aika kauas on menty tästä aiheesta mutta hyvä keskustelu kieltämättä tämä hallituksen esitys on ihan perusteltu se on tekninen muutos ja itse asiassa nyt satamissa toimitaan samalla tavalla kuin lentoasemilla eli ei kahta sanaa tähän mutta tähän muuhun keskusteluun kyllä en alkoholikeskusteluun mene mutta poliisien määrästä ja yleensä turvallisuusviranomaisten määrästä pitää keskustella ja kannamme kaikki sen huolen risikkohan on tehnyt loistavaa työtä hän järjesti määrärahat näille kahdellesadalle poliisille jotka olivat vaarassa jäädä työttömiksi ja hän unohti tuossa sanoa että hän itse asiassa tänä vuonnakin on hoitanut sen että kun poliisiammattikorkeakoulusta on valmistunut poliiseja heidät kaikki on nyt työllistetty eli poliisityöttömyys on lähes nollassa ja nyt täytyy kuitenkin muistaa se että vaikka tämä huoli on yhteinen ja tärkeä niin me kaikki olemme siitä vastuussa poliisikoulutus kestää nykyisin yli kolme vuotta enkä halua mitään kiviä heitellä mutta päätökset poliisien määrästä olisi pitänyt tehdä yli kolme vuotta sitten ja edellisen hallituksen aikana eli tämä hallitus nyt toivottavasti tekee viisaita päätöksiä niin että seuraavan kolmen vuoden kuluttua meillä on riittävä määrä poliiseja tässä on ollut parlamentaarinen työryhmä johon edustaja karikin on varapuheenjohtajana osallistunut ja minä puheenjohtajana ja siinähän me peräänkuulutimme pitkäjänteisyyttä tässä poliisien määrässä toivon että nyt saataisiin semmoinen pitkäjänteisyys että se se määrä olisi tyydyttävällä tasolla ja vielä yksi laskennallinen asia kun ministeri risikko nyt meillä on seitsemäntuhattakaksisataa poliisia niin siitä puuttuu suojelupoliisin noin kolmesataa poliisia jotka vanhan kaavan mukaan laskettiin siihen parhaina päivinä kun meillä oli seitsemäntuhattakahdeksansataa poliisia suomessa tilanne on huonontunut mutta ei ole ihan niin synkkä kuin mitä tilastot osoittavat mutta hyvä että tämmöinen keskustelu käydään

poliisien määrän nykytilasta kertoo myös se että poliisitehtäviä on siirretty muun muassa yksityiselle turva alalle ja nyt viimeksi lainsäädännön muutoksella puolustusvoimille turvaamistehtäviä henkilökuljetuksia ja niin edelleen poliisin niukat resurssit eivät meinaa riittää tällä hetkellä perustehtävien hoitoon ja se on tässä tullut hyvin esille ja osaltaan on näidenkin lakiesitysten taustalla meillähän on ollut pitkään laskeva kehys budjetissa osalta ja olen iloinen että että tämä hallitus on nyt muuttamassa linjaansa viime vuonna hyväksytyssä budjetissa tälle vuodelle oli edelleen poliisin sisäisen turvallisuuden osalta laskeva kehys tämä kehys pitää pystyä kääntämään toiseen suuntaan ja olen tyytyväinen myös ministerin vastaukseen suunnanmuutoksesta meillä on tällä hetkellä puolet vähemmän poliiseja kuin asukaslukuun suhteutettuna esimerkiksi ruotsilla

ovat maratonlajeja näitä ei ei pidä katsoa yhden hallituksen toimesta vaan vaan pitää niin kuin edustaja tolvanen tuossa viittasi meidän aikaisempaan työryhmäämme pystyä katsomaan pidemmälle vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi jos katsotaan niin se poliisitaso joka meillä on ei ole pariasataa pienempi vaan se tosiasiallinen luku on kuusisataaviisikymmentä poliisimiestä tämän kysyin poliisiylijohtaja kolehmaiselta hän minulle kertoi että jos mentäisiin tuonne kaksikymmentä luvun puolelle niin se taso jota siellä pitäisi tavoitella on seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä jotta poliisi voi hoitaa omat lakisääteiset tehtävänsä tulevaisuudessa
myönnän vielä puheenvuorot edustajille lindtman ja myllykoski tältä listalta ja sen jälkeen keskustelu ja asian käsittely keskeytetään

arvoisa puhemies täytyy yhtyä niihin kiitoksiin jotka tässä esitettiin sisäministeri risikolle olen iloinen siitä että hallitus on valmis perumaan tämän päätöksensä laskea poliisien määrä seitsemääntuhanteen kun sisäisen turvallisuuden selontekoa käsiteltiin täällä viime vuonna niin siinähän oli uhkakuva että mennään jopa silloin hallitus linjasi että yritetään pysäyttää seitsemääntuhanteen

ja sekin edellyttää lisäresursseja ja nyt jos nostetaan seitsemääntuhanteenkahteensataan niin se edellyttää vielä entistä enemmän enemmän resursseja se huoli on liittynyt nimenomaan tähän koulutukseen saadaanko riittävästi vetovoimaa sinne poliisikoulutukseen eikö näin ja jotta saadaan niin pitää olla näkymää ja nyt tarvitaan päätöksiä siitä että tämä valtava pudotus joka uhkaa

saadaan vältettyä olen iloinen siitä että sillä keskustelulla mitä täällä oppositiosta on käyty turvallisuuden ohjelman yhteydessä on ollut vaikutusta nyt tähän tähän hallitukseen tämä on merkittävä linjanmuutos ja on hyvä että hallitus perui aikaisemman päätöksen arvoisa arvoisa puhemies tosiaan tässä on eri vaiheissa kuultu vähän tiukempiakin kantoja ja toistan edelleen viime kaudella perussuomalaiset olivat sitä mieltä että jos poliisien määrä on alle niin hallitus ansaitsisi kaatua tähän emme ole saaneet vastausta mikä tilanne on onko kanta muuttunut tässä asiassa tällä kaudella jääköön se nyt sitten vaikka tuohon kuntavaalikeskusteluun arvoisa puhemies kiitos vielä ministeri risikolle annamme tuen sille että sisäinen turvallisuus pidetään siinä kunnossa että kansalaisten turvallisuus voidaan taata koska kyllä se on perusta sille pohja sille arvoisa puhemies että tässä yhteiskunnassa kaikki pidetään mukana ja sitä sdp tavoittelee

mielestäni hallituksen esitys on siltä osin kannatettava mutta täytyy sanoa että edelleenkin helkamasta vain pakki puuttuu mutta täytyy ilolla tervehtiä tätä että hallituksessa on peruttu päätöksiä tässä kohtaa täytyy kyllä ministeri risikolle sanoa että hän ei peruuta hän on kääntänyt hallituksen toiseen suuntaan ja etenee edelleen se on varmasti tuolla pohjanmaalla parempi muotoilu näissä asioissa edustaja heinäluoma otti mielestäni erityisen tärkeän asian poliisien riittävyydestä esille kaikilla ei ole mahdollisuuksia eikä varallisuutta ostaa itselleen turvallisuutta poliisi on se taho joka huolehtii siitä että kansalaisilla on turvallisuudentunne ja että poliisi auttaa kansalaisia kauppakeskuksilla teollisuudella on sitä varallisuutta jolla voidaan tätä turvallisuutta ostaa mutta sekään ei ole kyllä tarkoituksenmukaista meillä pitää olla sellainen julkinen poliisivalta jolla jolla todellakin pystytään turvaamaan kansalaisten kansalaisten turvallisuus tässä kohtaa kun niukkenevia poliisimääriä jaetaan täytyy sanoa että se aiheuttaa alueellisesti eriarvoisuutta esimerkiksi satakunnan osalta ollaan nyt menetetty lounais suomeen varsinais suomeen kaksikymmentä poliisivirkaa eikä meillä satakunnassa sen vähempää ole poliisien tarvetta tässä kohtaa toivoisin että ministeriössä otettaisiin tarkastelun alle suurennuslasilla kuinka näillä alueilla poliisien niukkenevia resursseja ohjataan niin että koko alueellinen turvallisuus voi paremmin säilyä

tähän poliisien määrään ja laajaan turvallisuuden kenttään minusta tässä hyvin ministerikin otti esille esille erään seikan mikä myös tähän poliisien määrään olennaisesti liittyy ja se on se onko hallitus muilla esityksillään tekemässä sellaista politiikkaa joka nostaa poliisien tarvetta tässähän tullaan esimerkiksi tähän alkoholilain muutokseen jossa kaikki asiantuntijat lähtevät siitä että mikäli aiotulla suunnalla ollaan jatkamassa tarvitaan lisää poliiseja tai kun katsotaan myös sitä sosiaalista kehikkoa tässä yhteiskunnassa jota erilaisilla esityksillään hallitus on murentanut silloinkin tullaan siihen että se lisää kansalaisten epävarmuutta ja myös tietyllä tapaa turvattomuutta ja silloinkin määrää tarvitsee lisätä tästä yhteydestä on todella hyvä tulla siihen että kyllä tämä seitsemäntuhannenkahdensadan poliisin raja on ihan se viimeinen kipupiste missä ollaan ja siinä pitää pysyä tässä kyllä kiitokset ministerille hyvin voimakkaista sanoista että nyt sitten etsitään ne keinot joilla tässä myös pysytään tulevina vuosina koska niin kuin edustaja heinäluoma täällä hyvin totesi se ratkaisu mikä viime syksynä tehtiin todella on määräaikainen ja nyt jälleen kaivattaisiin sitten hallitukselta linjauksia siitä millä se tilanne mihin

myös minä osaltani olen hyvin tyytyväinen että ministeri risikko täällä nyt linjasi selkeän linjanmuutoksen jos voi sanoa hallituksen aiempaan selontekoon nähden että se seitsemäntuhatta on nyt sitten se seitsemäntuhattakaksisataa se on tärkeä linjanmuutos ja se edellyttää lisävoimavaroja ja oli hyvä että nyt sitten hallitus perui tämän aiemman päätöksensä ja ja tuli tässä

jälkeen käytetty ja olisi tietenkin hyvä tietää että toivottavasti perussuomalaiset nyt edes tukevat sitä linjanmuutosta että poliisin määrää ei niin paljon supisteta kuin on aiottu nimittäin kyllähän se aika merkittävä kysymys on sillä jos viime kaudella oltiin jo hallitusta kaatamassa alle lukemilla niin nyt tietenkin pitäisi tätä uutta linjausta olla vahvasti kaiken kaikkiaan tukemassa niin voi olla että jää sitten mahdollisen puheenjohtajan halla ahon tehtäväksi tämä asia mutta puhemies ihan tähän puheenvuoron loppuun haluan vielä kysyä kun tässä tuli esille esimerkiksi tämä alkoholilainsäädännön uudistus ja sen tuomat lisätarpeet poliisinkin osalta niin tietenkin seuraava kysymys kuuluu aiotaanko nyt kenties peruuttaa alkoholilainsäädännön uudistuksen osalta niin että emme joutuisi näihin tilanteisiin minkätyyppistä keskustelua hallituksella kaiken kaikkiaan tämän suhteen on on ollut se olisi mielenkiintoista tietää mutta summa summarum puhemies hyvä että että tässä hieman ministeri nyt sitten peruu aiempaa linjaa olette tehnyt hyvää työtä tälle vuodelle saanut lisämäärärahoja hallituksen kehysriihi koittaa se koittaa hyvin pian ja tietenkin ainakin minä toivoisin että myös hallituspuolueilta tulisi tukea muiltakin

ja me otamme tietenkin oppositiossa ja sosiaalidemokraateissa myönteisesti vastaan sen niin että odotamme tuloksia myös kehysriiheltä tämän suhteen

perussuomalaisten puheenjohtajakampanjaa kohtaan totta kai me olemme huolissamme poliisien määrästä ja en en oikein itse ole ymmärtänyt tätä päätöksen peruuttamisena ja toivottavasti ministeri korjaa tämän on tehty linjaus ja nyt katsotaan että sieltä lisätään nyt jotenkin ymmärrän ehkä väärin tämän keskustelun ja kysyisinkin toivooko sdp että hallitus kaatuisi

en en oikein ymmärrä tätä tätä keskustelua kuten edustaja lindtman hienosti sanoi minä en ollut täällä viime vuonna keskustelemassa tästä enkä kaatamassa yhtään mitään yritän olla täällä parantamassa suomen tilannetta varmistamassa meidän tulevaisuutta tekemällä järkevää politiikkaa minusta tämä keskustelu hallituksen kaatamisesta on vähän jo hassunkurista

kun kerran poliisien määrää ollaan nostamassa ja ehdottomasti perussuomalaiset kannattavat
ministeri risikolle tähän väliin kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies kiitoksia näistä keskusteluista minun mielestäni on hieno asia että että täällä turvallisuudesta pidetään huolta minä haluan korjata nyt tuon asian ei tässä olla mitään peruuttamassa selonteossa todetaan että poliisien määrä pidetään vähintään seitsemässätuhannessa ja nyt itse olen sitä mieltä ja analyysien tilannekuvan perusteella olen todennut että se pitää pitää vähintään määrässä seitsemännellätuhannennellakahdennellasadannella tällä hetkellä meillä on noin

aivan niin kuin edustaja tolvanen totesi ansiokkaasti meillä ei ole työttömyyttä kovinkaan paljon jonkin verran on on työttömyyttä mutta suhteellisen vähän verrattuna moneen muuhun alueeseen sitten haluaisin kiinnittää huomiota siihen että tämä hallitus on ensimmäinen hallitus joka ottaa kärkihankkeekseen turvallisuuden

arvoisa puhemies sanon vielä kerran että olen tyytyväinen siihen että ministeri risikko on linjannut ja oikeastaan voi sanoa lähes luvannut ei nyt vielä luvannut mutta aika lähellä sitä hallituksen puolesta että tämä asia hoidetaan kuntoon pakko kyllä sen verran korjata että sisäisen turvallisuuden keskustelun yhteydessä teidän edeltäjänne totesi että hallituksen linjaus on on että poliisimiesten ja naisten määrän aleneminen pysäytetään seitsemääntuhanteen ja se on kova päätös ministeri orpo linjasi hallituksen nimissä että se ei ole vähintään seitsemäntuhannen vaan se pysäytetään seitsemääntuhanteen tästä on mustaa valkoisella ja tässä suhteessa

ehkä jokainen voi nyt sitten itse arvioida ne tuhannet kuulijat siellä verkkotallenteen ääressä voivat arvioida sen onko onko tässä nyt kyse perutusta päätöksestä vai ei ja mitä tulee tähän tähän perussuomalaisten kantaan vielä niin se että perussuomalaiset eivät tällä kertaa halua hallitusta kaataa poliisimiesten ja naisten määrään taitaa johtua siitä että perussuomalaiset ovat

risikko haluaisin tehdä teille nopean kysymyksen tässä kun nyt annoitte sen kymmenen miljoonaa jolla saatiin muun muassa pohjanmaalle työllistettyä kolmekymmentä poliisia joista kaksikymmentä sai viran ja kymmenen sai sitten sitten pitkän sijaisuuden kiitos siitä niin nyt näyttääkin käyneen siten että siellä maksetaan velkaa tätä velkaa sillä tavalla että haittakorvauslisät on poistettu mikä tarkoittaa sitä että poliisilla ei nyt olekaan pohjanmaalla rahaa viikonloppupäivystyksiin eikä yöpäivystyksiin ja kun kesä ja pohjanmaan suuret kesätapahtumat tulevat ei ole poliisivoimia millä tavalla nämä asiat hoidetaan minä haluaisin todellakin kysyä en vie aikaa sen enempää miten tässä näin pääsi käymään kävi vähän niin kuin hölmöläisen maton tekemisessä että leikataan toisesta päästä ja pannaan toiseen päähän

hyvä ja tarpeellinen keskustelu ja uskon että se toimii pontimena myös hallituksen kuntavaalien jälkeen vahvan viestin siitä mitä eduskunnassa ajatellaan tästä turvallisuusasiasta mutta tässä yhteydessä jäi kyllä soimaan korviini tuo ministeri risikon arvokas tärkeä ja jossain määrin havahduttavakin havahduttavakin tieto siitä että hän valmentautuu siihen että poliisien tehtävät tulevat lisääntymään tämän alkoholilain muutoksen johdosta jos etukäteen tiedetään että tämmöisiä haittavaikutuksia on niin olisiko niin että ennen kuin tämä alkoholilain ehdotus on annettu eduskunnalle kannattaisi vielä kertaalleen miettiä mehän tiedämme kansanterveyspuolen arvioita joita asiantuntijat ovat esittäneet että on tulossa useita tuhansia kuolemia tämän johdosta että saatavuutta

myyntiä ja markkinointia hyvin dramaattisesti lisätään ymmärrän että panimoteollisuus on riemuissaan mutta kansanterveyspuoli ja ihmisten tähän liittyvä terveys sama ilmiö toimii sitten poliisipuolella että käydään valtaisa kamppailu saadaan vähän lisää rahaa että voidaan poliisien määrän laskua yrittää pysäyttää mutta sitten siitä alkaa valua uusiin häiriökäyttäytymisilmiöihin niin eihän se ratkaise tätä ihmisten turvallisuudentunnetta joten kun ministeri risikolla selvästi on vaikutusmahdollisuuksia niin toivoisin että hän miettisi vielä onko näkökohtia jotka puoltaisivat sitä että tätä alkoholilakiasiaa mietittäisiin uusiksi
ministeri risikko yksi

edustaja tolppaselle vain totean sen että en ota kantaa operatiiviseen puoleen tuolla poliisipuolella eli se ei ole ministerin tehtävä poliisihallitus on jakanut ne rahat mitä tälle vuodelle on tullut ja sitten jokainen poliisipäällikkö siellä ratkaisee minä en ota kantaa työjärjestykseen ja ja työvuoroihin ja tämäntyyppisiin olen lukenut pohjalaisesta tämän jutun tänä päivänä ja antanut siitä myöskin kommentin mutta ministerin tehtävä ei ole eikä ole edes suotavaa eikä mahdollista operatiiviseen puoleen osallistua

saatavuus hinta ja valistus ovat ne joilla taklataan alkoholiongelmia kun saatavuus lisääntyy tarvitaan sitten myöskin ennalta estävää toimintaa siihen että ongelmat eivät lisäänny sillä puolella siellä tulee terveysongelmia siellä tulee tulee poliisien tarvetta ja niin edelleen tämä pitää lainsäätäjän ymmärtää kun tällaisia päätetään vaikutusten arviointi

arvoisa puhemies itse asiassa olisin kysynyt vähän samaa asiaa kuin tässä edustaja edustaja heinäluoma alkoholiin liittyen tämä sama viesti on tullut niin ikään itä uudenmaan poliisipäällikön omalta alueelta poliisi joutuu varautumaan olisikin hyvä kuulla ja ehkä jatkossa siitä saamme kuulla onko sisäministeriöllä omaa kantaa tähän alkoholilain uudistukseen tässä suhteessa ministerihän totesi että tätä on hyvä tarkkailla mutta ehkä kaiken kaikkiaan tämän yksi osa on se mitkä resurssit poliiseilla on ja toinen on sitten se että on tärkeätä että ne kohdennetaan oikein vaikka tässä on isoja hallintouudistuksia tehty niin kyllä sen johtavan periaatteen pitää olla se että tarvitsemme enemmän niitä konstaapelireinikaisia ja vähemmän kynänpyörittäjiä tämä olkoon vielä ehkä se viimeinen viesti tähän hyvään keskusteluun
arvoisa rouva puhemies ministeri ehti lähtemään jo mutta paikalla on on vielä kolme hallituspuolueen kansanedustajaa ja ministerin esikunta toivottavasti tätä salikeskustelua vielä kuuntelee sain viime kaudella toimia poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana ja siinä tehtävässä myös kiertää ympäri suomea poliisilaitoksia ja tavata erilaisia poliisin tehtävää

aikaisemmin sanoin että tämä sisäisen turvallisuuden osa on maratonlaji minä olen edelleen sitä mieltä että näitä pitäisi pystyä katsomaan yli hallituskauden katson tässä puhuessani edustaja tolvasta jonka kanssa tosiaan viime kaudella olimme poliisin ja oikeudenhoidon työryhmässä tolvanen puheenjohtajana ja allekirjoittanut varapuheenjohtajana jos ministeri olisi tuossa ministeriaitiossa niin esittäisin hänelle kysymyksen olisiko syytä perustaa tällainen vastaavanlainen parlamentaarinen työryhmä nyt tähän poliisin tehtävien ja resurssien katsomiseen yli hallituskauden tässä viitattiin esimerkiksi alkoholilain muutokseen joka tuo poliisin tehtäviin leijonanmäärän uusia keikkoja jos oikein muistan kahteen kolmasosaan poliisin järjestystehtävistä tavalla tai toisella liittyvät päihteet ja päihteistä valtaosa liittyy alkoholiin

nämä alusten ja satamien turvatoimet hyvän keskustelun itse asiassa siinä on semmoinen yhtymäkohta että nyt kun sisäisen turvallisuuden strategiaa parhaillaan tehdään se on ihan hyvä ja siinä katsotaan vähän laajemmin muun muassa tuo alkoholinkäytön lisääntyminen tulee siellä varmuudella esille on tämä että vähennetään poliiseja semmoisista paikoista joissa ei tarvita sitä merkittävää julkisen vallan käyttöä esimerkiksi satamaturvatoimet ovat siirtyneet pois totta kai jos on erilaisia kuljetus ja vartiointitehtäviä joita ei poliisien tarvitsisi hoitaa se on ihan hyvä että näitä mietitään siinä strategiassa ja varmaan mietitään poliisien määrää on yksi asia mitä en kuullut vielä tuossa kun ministeri on niin vaatimaton aina niin en

kolmen vuoden kuluttua eli semmoinen pitkäjänteinen strategia pitää saada eikä pelkästään poliisien määrästä se on huolestuttava asia mutta yhtä huolestuttava asia on hätäkeskuspäivystäjien määrä pelastuslaitoksen pelastajien määrä rajavartioiden määrä ja sitten kun mennään oikeushallinnon puolelle sieltä löytyvät syyttäjät tuomioistuinlaitos ja rikosseuraamuslaitos tämän putken pitää toimia elikkä ei pidä pelkästään huolehtia näistä satamien turvatoimista vaan ihan koko tästä putkesta kiitoksia

myös omalta osaltani haluan sanoa että olen erittäin tyytyväinen siihen että tämä keskustelu käytiin kun aloitin aloitin keskustelun niin kannoin huolta siitä ministeri orpon linjauksesta sisäisen selonteon yhteydessä että seitsemäntuhatta poliisimiestä olisi ikään kuin riittävästi ja nyt oli hyvä kuulla tämä uusi linjaus ministeri risikolta että seitsemäntuhattakaksisataa olisi se uusi määrä tässä on menty eteenpäin hieman voiko sanoa kutsumalla saimme saimme myös kuulla tietynlaista tukea sieltä perussuomalaisten joukosta että tätä linjanvetoa tuettaisiin ja nyt kuten sanottu me tietenkin odotamme vahvoja tuloksia kehysriihestä tämän asian suhteen kaiken kaikkiaan täällä nousi puhemies tässä yhteydessä oikeastaan vielä uusi asia ei ole merkityksetön eli tämä alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus jos samaa tahtia jatkamme tätä keskustelua niin varmasti seuraavaksi olemmekin jo sen uuden kysymyksen edessä mitä hallitus aikoo tehdä tälle suunnittelemalleen alkoholilain muutokselle tässäkin suhteessa ja ylipäätään toivottavasti sitten seuraavaksi näemme yhtä antoisan keskustelun tämän suhteen me emme sosiaalidemokraatteina pistä pahaksi jos huonoja päätöksiä perutaan linjoja korjataan paremmiksi samoiksi mitkä ovat meidän linjojamme se on erittäin tervetullutta ja hyvä ja ja tästä on sitten hyvä jatkaa eteenpäin

puhemies jos minäkin sitten laskettelisin nyt tämän puheenvuoroni tässä aiheessa pikkuhiljaa satamaan tulee ainakin jollakin lailla nivottua tässä turvallisesti nimenomaan ministeri toi hyvän uutisen oikean linjauksen totta kai se mitä tulevaisuudessa tapahtuu pitää osata ennakoida etukäteen ja varmasti alkoholilainsäädännön myötä tulee muutoksia mutta meillä on jo tavallaan nyt tällä hetkellä suomessa

eittämättä huomattava se että paperittomien ja paperittomina suomessa asuvien määrä lisääntyy en tarkoita että he ovat automaattisesti rikollisia mutta he ovat potentiaalinen kohderyhmä rikolliselle hyödyntämiselle ja siinä mielessä on päivänselvää että karkotuspäätöstä pakenevat ja tänne jäävät lisäävät ilman muuta poliisien resurssien tarvetta tätä pitäisi nyt jo tässä hetkessä pystyä miettimään millä tavalla me suhtaudumme siihen annammeko vain olla tämän ja pyrimmekö tällä joukkueella meillä nyt on sitten mahdollisesti turvaamaan myös näiden paperittomien aseman tai sitten me voimme sen lainsäädännön puitteissa mikä meillä on käytössämme saatella heidät omaan kotimaahansa mutta tärkeätä on huomioida että koko ajan joka hetki meillä tapahtuu asioita joita pitää arvioida suhteessa koko poliisivoimien henkilöstömäärään

ymmärrän oikein hyvin sen mitä ministeri risikko äsken sanoi siitä mihin hän voi puuttua ja mihin hän ei voi puuttua mutta tunnen kuitenkin jonkinnäköistä hämmennystä ja minulla on olo vähän semmoinen kuin pontius pilatus olisi käynyt tuolla ja pessyt kätensä nimittäin tämä että meillä joudutaan säästämään säästämään näistä viikonlopuista ja öistä pohjaa siihen että viime vuonna poliisihallitus ja sisäministeri lupasivat antaa nimenomaisesti pohjanmaalle kolmenkymmenen poliisin työllistämiseen rahaa no sitä rahaa tuli kaksikymmentä sai vakipaikan kymmenen sai määräaikaisen paikan ja nyt se raha sitten otetaan pois näistä haitta ajoista viikonlopuista ja yöajoista niistä ajoista jolloinka poliisilla on kiire niistä ajoista milloin poliisi joutuu hyvin usein lähettämään kaksi partiota paikalle yksi partio ei edes riitä minusta tämä on jotenkin vähän kummallista kummallista toimintaa nyt jos annetaan rahaa ja sitten kuitenkin poliisihallituksen toimesta vedetään sitä rahaa pois niin kuka siellä sitä tahtipuikkoa oikein heiluttaa kuka sinne antaa sitä rahaa ja kuka sen sieltä vetää pois tämä on kerta kaikkiaan asia mikä pitää pystyä selvittämään koska eihän tästä muuten mitään tule tänään annetaan huomenna otetaan pois ylihuomenna annetaan puolet takaisin ja ja sanotaan että nyt me annoimme paljon rahaa

poliisikeskustelu satamien turvaamistehtävistä on varmaan pikkuhiljaa pääsemässä maaliin ja laitetaan pillit pussiin mutta mutta haluan muistuttaa vielä myös tässä yhteydessä poliisien määrästä siitä tosiasiasta että määräähän ei tarvita määrän takia vaan sen takia että poliisille kuuluu tiettyjä tehtäviä kansalaisten oikeuksien turvaamisesta rikosten torjunnasta ja niin edelleen tältä osin haluan muistuttaa että tämä meidän tämän hetken turvallisuustilanteemme yhteiskunnassa on vielä poliisin toimesta hoidettavissa mutta kysymyshän ei kuulu miten poliisi pärjää vaan kuinka kansalainen pärjää tässä yhteiskunnassa ja kuinka poliisi pystyy turvaamaan kansalaisen arkea estämään rikoksia ennaltaehkäisemään ja tutkimaan viemään asioita eteenpäin yksi keskeinen osa tätä kokonaisuutta on liikennevalvonta minä olen laittanut merkille sen huolen joka tulee liikenteen ammattilaisilta ja myös poliisilta niiltä poliisimiehiltä ja naisilta jotka suomessa liikennettä valvovat että tällä hetkellä poliisi on joutunut niukkojen resurssiensa takia siirtämään

vähemmän kiireellisiä tehtäviä sivuun ottamaan niitä kaikkein kiireellisimpiä tehtäviä esimerkiksi tämän kehityksen kautta liikenteenvalvonnan taso ehkä määrältään mutta erityisesti laadultaan on jäänyt kyllä niistä tavoitteista joita viime kaudella silloisen kokoomusjohtoisen hallituksen toimesta tehtiin

hallituksen esityksestä se on hyvä se on tekninen no se siitä mitä tulee sitten taas tähän välikysymykseen joka jätettiin neljäs yhdeksättä kaksituhattaneljätoista ja ex kansanedustaja soukola sen jätti kysymyshän oli liikkuvan poliisin lakkautuksesta ja siitä huolesta mikä siihen liittyi kuinka nämä valvontatehtävät tiestöllä oikein ketkä tämän liikkuvan poliisin lakkauttivat

tämänhetkisiä oppositiopuolueita pääasiassa mitä nyt taas tulee tähän valtiontalouden kehykseen tänä vuonna poliisitoimintaan tehtiin lisäyksiä viisi miljoonaa ja loppukehyskaudelle kymmenen miljoonaa vuosittain lisää sitten tämän kuluvan vuoden budjetissa poliisikoulutuksen aloituspaikkoihin neljäsataatuhatta lisää poliisihallinnon tietotekniikan vitja hankkeeseen neljä miljoonaa lisää poliisitoiminnan palvelutason ylläpitoon viisi miljoonaa lisää suojelupoliisin toimintaan kaksi miljoonaa lisää ja suojelupoliisin ssk hankkeeseen elikkä toimintakyvyn ylläpitoon viisi pilkku yhdeksän miljoonaa lisää ja sitten tuossa vuodenvaihteessa valiokunta ja eduskunta lisäsivät vielä poliisille pieniä summia

nettipedofilian kiusaamisen ja huijausten ehkäisyyn nyt jos ollaan katsottu vaikkapa näitä iltapäivälehtiä aika hyvästi siellä on ollut juttuja nettihuijauksista ja tavallaan on annettu viestiä siitä että ei ei pidä lähteä ulkomaille lähettämään isompia summia eikä oikeastaan pienempiäkään vaan kysymys on nettihuijauksista tällä tavalla jopa pienelläkin panostuksella saadaan isoja vaikutuksia yhteiskuntaan minun mielestäni poliisin tekemä kampanja on onnistunut oikein hyvin tietoisuus näistä nettihuijauksista on lisääntynyt paljon ja tämä on kaikki säästynyttä kansantuloa

ehdottomasti viimeinen puheenvuoro ikävä kyllä tuo edustaja tolppanen ehti lähteä täältä kun olisin sanonut että sisäministeri ei päätä tai rajavartijaa tai tullimiestä on satamissa eli hän ei päätä operatiivisesta toiminnasta ministeri ei ei myöskään päätä milloin poliisit ovat työssä ja monenko partion voimalla se olisi kauhukuva jos poliittinen ohjaus ulottuisi näin pitkälle poliisiin siellä on poliisiylijohtajan johdolla operatiiviset johtajat jotka päättävät niistä asioista se on tosiasia että poliisin rahoitus on ollut liian tiukka ja resurssit liian tiukat mutta kuten tässä edelleen toistan niin meidän pitää tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä poliisikoulutus kestää yli kolme vuotta nykyisin ja nyt kun tätä poliisipulaa tällä hetkellä valitetaan niin ne päätökset olisi pitänyt tehdä jo viime hallituskaudella mutta nyt pitää katsoa eteenpäin ja turvata vähintään se että joka vuosi vähintään neljäsataa poliisia otetaan koulutukseen ja tämä poliisien määrä pysyy edes kohtuullisella tasolla ja huolehditaan siitä kokonaisturvallisuudesta siihen liittyy paljon muutakin kuin poliisien määrä joka sinänsä on erittäin tärkeä asia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä
arvoisa puhemies ihan lyhyesti tästä meriliikenne on yllättävänkin merkittävä saasteiden lähde etenkin merialueilla mutta esimerkiksi tämän kuuluisan rikkidirektiivin toimeenpano havaittiin jopa tampereen mittalaitteissa ja ja huomattiin että jopa tampereella asti hengitysilman laatu parani kun meriliikenteen polttoaineita muutettiin erityisesti tämä on tärkeä itämerellä joka on tällainen pieni merialue korostaa kansainvälisen sopimusjärjestelmän merkitystä koska suurin osa suomenkin aluevesillä purjehtivista aluksista on ulkomaalaisia jolloin suomen lainsäädäntö ei välttämättä aina suoraan pysty niihin vaikuttamaan itämeri on on tunnetusti hyvin pieni allas ja tässä esimerkiksi käymälävesien päästöjä säädellään yksi risteilyalus joka vielä päästää käymälävetensä itämereen vastaa yhtä suomalaista kaupunkia sen puhdistettuja jätevesimääriä ravinnemäärässä tiedän että suurin osa risteilyaluksista nykyään jo käsittelee jätevetensä ja ja vie ne satamiin mutta siellä ei tarvita kuin yksi joka riittää aiheuttamaan suurta vahinkoa on todella hyvä että suomi on muun muassa tässä asiassa ollut kansainvälisessä merenkulkujärjestelmässä aktiivinen ja aloitteellinen mikä muistuttaa hyvin siitä etteivät nämä säännökset suinkaan ja suomalaiselle merenkululle yllätyksenä niin kuin aina välillä on sanottu jos joku väittää että joku rikkidirektiivi tuli yllätyksenä niin hän on ollut sitten kyllä väärässä ammatissa jos väittää merenkulkuun liittyvällä alueella olevansa kuten liikenne ja käy ilmi tämä on myös mahdollisuus mitä tulee mitä tulee erityisesti polaariseen merenkulkuun jota tämä esitys myös koskee siellä jos missä suomalaisilla yrityksillä on erityistä osaamista jota me voimme sitten myös maailmalle viedä ihan samalla tavalla kuin suomalainen meriteollisuus on vienyt näitä rikkipäästöjä vähentäviä laitteita maailmalle sen jälkeen kun

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies kaivoslaissa säädettiin vuonna kaksituhattayksitoista kullankaivuuseen liittyvien kaivospiirioikeuksien lakkauttamisesta yhdeksän vuoden siirtymäajan jälkeen tässä lakiesityksessä esitetään siirtymäkautta pidennettäväksi aiemmasta yhdeksästä vuodesta viisitoista vuoteen kysymyksessä ei ole tehdyn päätöksen peruminen vaan ainoastaan siirtymäajan pituuden muuttaminen lakia valmisteltaessa talousvaliokunta esitti loppumietinnössään siirtymäkauden sopivaksi pituudeksi viisitoista vuotta ja perusteli tuolloin esityksensä hyvin tuolloisen talousvaliokunnan mukaan laissa päätetty yhdeksän vuoden siirtymäaika oli liian lyhyt valiokunta totesi että siirtymäaikaa pidentämällä saadaan aikaan asiallinen ja ympäristöhaitat minimoiva toiminnan alasajo hätäilyn ja äkkipysähdyksen sijaan asia kuitenkin muutettiin suuressa valiokunnassa arvoisa rouva puhemies kaivospiirien lakkauttamisella puututaan aikanaan pysyväksi oletettuun oikeuteen tämän oikeuden poistaminen aiheuttaa taloudellisia tappioita kullankaivuuyrittäjille jotka ovat investoineet yritykseensä luottaen sen toiminnan jatkuvuuteen jatkoajan pidentäminen parantaisi yrittäjien omaisuudensuojaa päätöksen jälkeen kullankaivuuta on nopeutettu ja useimmat kaivospiirin haltijat ehtivät hyödyntämään kaivospiiriensä kultavarannot nykyisen yhdeksän vuoden siirtymäajan puitteissa kaikki eivät tähän kuitenkaan kykene erityisen kipeästi lyhyt siirtymäaika koskettaa niitä kaivajia jotka kaivavat piirillään pääsääntöisesti ilman konevoimaa niille jotka eivät ehdi hyödyntää aluettaan syntyy tilanne jossa investointien oletettua velkaa jää maksamatta kun yritystoiminta joudutaan kaivospiirien lakkauttamisen takia lopettamaan kaikkiaan niitä kaivospiirejä joita tämä asia koskettaa on näistä viisi viiva kymmenen hyötyy jatkoajan pidentämisestä enintään kolmanneksella kaivajista jää kaivettavaa nykyisen siirtymäajan jälkeen hyväksymällä tämä lakiesitys annettaisiin kultamaiden veteraaneille ja lapin legendoille mahdollisuus saattaa elämäntyönsä loppuun asiaa arvioitaessa on huomattava että kaivamisen nopeuttaminen äkkilopun lähestyessä voi johtaa omien kultavarantojen ryöstöhyödyntämiseen vastuullinen ja huolellinen työ saattaa väistyä kun lopettamisuhka lähenee tällöin turvallisuuteen ja ympäristönäkökulmiin pohjautuva työtapa saattaa heiketä taloudellisen uhan alla paras ratkaisu sekä yrittäjille että ympäristölle olisi mikäli toiminta lakkautettaisiin hyvässä järjestyksessä mahdollisimman pienillä taloudellisilla vaurioilla pidempi jatkoaika ei myöskään mahdollista kaivuualueiden laajentamista ainoastaan olemassa olevat alueet kaivettaisiin tarkemmin ja kaikki kulta kerättäisiin talteen ammattitaidolla ja ylpeydellä vaikutukset ympäristöön ja luontoarvoihin pysyisivät nykytilaan verrattuna samansuuruisina jopa vähenisivät liiallinen kiirehtiminen olisi ongelmallista erityisesti kaivospiirien vesijärjestelyjen osalta siirtymäajan pidentämisestä ei olisi kenellekään mitään haittaa eikä sillä heikennettäisi kenenkään oikeuksia lakiehdotus ei aiheuta mitään kustannuksia päinvastoin nopea lakkauttaminen vanhan lain mukaisesti lisäisi työttömyyttä ja synnyttäisi uusia menoeriä valtio hyötyisi myös taloudellisesti mikäli kaivospiireillä sijaitseva kulta voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti lemmenjoen kaivospiirien kullankaivuutoiminnan suora työllisyysvaikutus on noin viisitoista henkilötyövuotta välilliset vaikutukset kuten sen kaivuuseen liittyvä matkailu sekä kultaan liittyvä korutuotevalmistus ovat noin kaksi kertaa tätä suuremmat kyseisiltä kaivospiireiltä tuotetaan kultaa noin kaksikymmentäviisi kilogrammaa vuodessa määrä ei ole kansallisesti merkittävä mutta kulta osataan jalostaa paikallisesti ja siitä saadaan markkinoilla maailmanmarkkinahintaan verrattuna moninkertainen hinta näin rakennettu parin miljoonan euron liikevaihto on paikallistaloudessa erittäin merkittävä tekijä arvoisa rouva puhemies tällä lakiehdotuksella perinteikäs ja noin sataviisikymmentä vuotta jatkunut ilman mitään tukia itsensä rakentanut ja ilman mitään tukia itsensä elättävä pieni sekä perinteikäs elinkeino saisi hieman lisäaikaa sopeutuakseen maailman muutoksiin

arvoisa rouva puhemies mielestäni edustaja kärnä on perustellusti viitannut siihen että talousvaliokunnan mietinnössä oli tämä viisitoista vuotta joka sitten muuttui suuressa valiokunnassa tässä kohtaa kun tietää

ja arvioidun pääoman pääoman mitä siinä siinä kaivospiirissä uskotaan olevan ja tiedetään olevan pitäisi olla mahdollisuus että tätä pidennettyä aikaa katsottaisiin niin että siitä omaisuuden turvasta voitaisiin huolehtia näittenkin osalta erityisesti olen huolissani siitä kun näissä pienimuotoisissa lapio kottikärrykaivoksissa on sitten tavallaan sen oman jäljet saada se sijoitettu pääoma siihen sen pitäisi olla mahdollista siinä mielessä kyllä katson että tuo edustaja kärnän

puhemies ihan lyhyesti itsekin näen että tämä edustajan tekemä lakialoite on puollettavissa arvoisa

kiitoksia kollegoille näistä sanoista toivotaan yhdessä yli hallitus oppositio rajojen että asia menestyy talousvaliokunnan käsittelyssä